Yhtäällä on pitkät potilasjonot munuaissiirtoon, toisaalla on tarve suojella eläviä luovuttajia ja estää laiton elinkauppa ja siihen liittyvä köyhien ihmisten äärimmäinen hyväksikäyttö. Emme päässeet aivan niin hyvään tulokseen kuin me vihreät olisimme halunneet. Luovuttajien ihmisoikeuksien kannalta turvallisinta olisi vaatia jäsenvaltioilta tiukkaa kansallista järjestelmää laittoman elinkaupan poissulkemiseksi, jos luovutukset eläviltä sallitaan laajemmalti kuin perheenjäsenten ja läheisten ihmisten kesken. Vaikka neuvoteltu lakiteksti onkin jonkin verran heikompi, toivon, että kaikki EU maat ryhtyvät todellakin tiukkoihin toimiin laittoman elinkaupan kitkemiseksi.

Vapaaehtoinen ja maksuton luovutus on turvallisinta myös elinten vastaanottajalle. Tällainen elinkaupparikollisuus ei voi toimia, ellei ole kysyntää ja välittäjiä. On ollut järkyttävää lukea raportteja siitä, miten elimiä ostetaan köyhistä maista, kuten Afrikasta, Aasiasta ja myös itäisestä Euroopasta. Järkyttävimpiä ovat olleet raportit suoranaisesta ihmisten tappamisesta. Esimerkiksi Australian elinsiirtokirurgit ovat tuominneet Kiinan käytännön vankien surmaamisesta elinten saamiseksi. Meidän Euroopassa tulee tehdä kaikkemme, jotta emme muodostaisi markkinaa tälle rikollisuudelle.